Arvoisa puhemies, Bahrainissa kansa vaatii demokraattisia uudistuksia ja perustavanlaatuisten ihmisoikeuksien kunnioittamista.

Kansan perusteltujen vaatimusten kuulemisen sijasta hallinnon turvallisuusjoukot ovat kuitenkin jatkaneet kovien otteiden käyttöä mielenosoittajia kohtaan.